Arvoisa puhemies, kun Yhdysvallat käpertyy entistä enemmän itseensä, se tarkoittaa sitä, että Euroopalla on mahdollisuus ja tärkeä rooli ottaa enemmän tilaa ja johtajuutta kansainvälisillä areenoilla.

Siitä hyvä esimerkki on Pariisin ilmastosopimus, joka ei olisi syntynyt ilman Euroopan unionin sitkeää työtä kansainvälisillä foorumeilla. G20 kokouksen erityisen tärkeitä teemoja ovat nyt juuri kauppapolitiikka ja kehityspolitiikka, jotka ovat asialistalla. Olen hyvin iloinen siitä, että komissio on ottanut todella aktiivisen roolin kauppapolitiikan osalta. Tiedämme, että eurooppalaisella kaupalla on nyt kysyntää maailmanlaajuisesti, ja ne säännöt ja sopimukset, joita teemme kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ohjaavat koko maailmankauppaa. Globalisaation hallinnassa on tärkeää se, että olemme aktiivisia kansainvälisesti. Pyrimme lisäämään näin yrittäjyyttä ja työtä Euroopassa kansainvälisen kaupan näkökulmasta. Tässä Japani neuvottelut ovat nyt hyvässä mallissa.